Mutta yhtä selvää on, että juuri EU vaalien iso vaatimus meille kaikille oli, että olemme kykeneviä toteuttamaan todellisen ohjelman hiilineutraaliin Eurooppaan siirtymiseksi. Tämä on kiistatta tulevan Eurooppa neuvoston kokouksen tärkein asia. Meidän täytyy kuunnella kansalaisia, ja tämä muutos täytyy toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla. On siis tärkeää, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on ilmastonmuutokseen vastaamisessa tärkeällä sijalla, kun neuvosto keskustelee tarvittavista toimista. Rahoituskehyksen suhteen ei todellakaan ole enää aikaa tuhlattavaksi.

Rahoituskehyksessä on siis aika tehdä tarvittavia kompromisseja. Mutta siinäkin on tärkeää, että vastaamme uusiin haasteisiin. Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet tarvitsevat rahoituksensa. Tutkimus, tuotekehittely, uuden Euroopan rakentaminen vaatii rahoituksensa. Eurooppalainen rajavartiointi, joka on tärkeä osa meidän yhteistä turvallisuuttamme, vaatii sekin lisää voimavaroja. Sama koskee myös Euroopan yhteisen puolustusyhteistyön kehittämistä. Kaikissa näissä odotamme, että rahoituskehyksessä saavutetaan oikeat ratkaisut. Toivotan uudelle neuvostolle ja sen kokoukselle mitä parhainta menestystä ja toivon, että puheenjohtajamaa ja neuvoston uusi puheenjohtaja tekevät oman työnsä, jotta kokouksesta tulee historiallinen.